Arvoisa puhemies, ihmiskauppa on nykyaikamme vitsaus. Tämä orjuuden muoto on epäinhimillistä ja täysin ihmisoikeuksien vastaista.

Ihmiskaupan uhreja tulee kohdella inhimillisesti. Uhreja ei tule palauttaa sellaisiin maihin, joissa heitä odottaa riski tulla jälleen kidutetuksi ja kaltoin kohdelluksi. Siinain ihmiskohtaloita yhdistää usein sama lähtökohta kotipaikan kurjuus, äärimmäinen köyhyys sekä mahdollisuuksien puute. Tässä valossa jopa epävarma pakomatka kohti pohjoisen vaurautta on parempi ratkaisu kuin elämä kotiseudulla. Euroopan unionin on toimissaan pyrittävä vaikuttamaan kaikin tavoin köyhyyden poistamiseen siellä missä sitä esiintyy.